Viimeaikainen talouskriisi ja siihen liittyvä keskustelu ovat osoittaneet, että osa talouden toimijoista tavoittelee vain mahdollisimman suurta taloudellista voittoa keinolla millä hyvänsä yhteisen hyvän unohtaen. Kuitenkin yhä useammin etenkin piensijoittajat ovat halukkaita edistämään sellaisten organisaatioiden toimintaa, joille eettisyys on tärkeää ja jotka tuovat ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Tästä syystä pidän tärkeänä, että parlamentti pyrkii edistämään yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen keskittyvien rahastojen toimintaa ja luomaan niille yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt.